Se on myös täysin vastoin kahden valtion periaatetta sitä mallia, joka takaisi myös palestiinalaisille oman valtion. Mikä ikinä onkaan se malli, jolla tälle alueelle saadaan rauha, sen on taattava palestiinalaisille oma valtio, täysi vapaus ja täysi oikeus saada päättää itse omista asioistaan.

Toivon, että korkea edustaja aloittaisi proaktiivisen toiminnan saadakseen israelilaiset ja palestiinalaiset saman pöydän ääreen käymään neuvotteluja, jotta alueelle saadaan aito kahteen valtioon perustuva rauhan malli.